jotta jokainen yritys ja jokainen ihminen maksaa verot niin kuin kussakin maassa on säädetty. Tänä päivänä sallitaan se, että piilotellaan veroja toiseen jäsenvaltioon.

Siitä saataisiin rahoja uusien työpaikkojen luomiseen, nuoriso ongelmien hoitamiseen ja monien muiden asioiden hoitamiseen, ja sillä taattaisiin myös, että eurooppalainen hyvinvointi säilyy eikä kuihdu.